Kuten on tullut tänään ilmi, siitä on 20 vuotta, kun Euroopan kansalaisuus käsite lanseerattiin.

Tuossa ohjelmassa, joka tulee seuraavalle ohjelmakaudelle, on noin kymmenen senttiä vuodessa jokaista Euroopan unionin kansalaista kohtaan se summa, mitä me tulemme satsaamaan.